lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto on viidestoista yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista ehdottanut että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan keskustelu asiasta päättyi viidestoista yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa on paavo väyrynen laura huhtasaaren kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut että talousvaliokunnan on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle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

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä jonka mietintöä nyt käsittelemme huumausainelakiin ehdotetaan muutoksia jotka kytkeytyvät huumausaineiden määrittelyä ja huumausaineiden lähtöaineiden valvontaa koskeviin euroopan unionin säädöksiin sosiaali ja terveysvaliokunta on on antanut hyvin ytimekkään lyhyen mietinnön tästä mikä on ymmärrettävää koska aikataulu on hyvin kiireinen tämän lain pitäisi tulla voimaan vielä tässä kuussa ja toisaalta valiokunnan sote mietinnön käsittely on on johtanut siihen että siellä asiat ovat aika pitkälti kasaantuneet
rauhoitutaan ja siirrytään kokoustamaan salin ulkopuolelle annetaan

aihepiiri on kuitenkin tärkeä ja esitys on tärkeä ja siksi haluan tästä käyttää puheenvuoron

on rajat ylittävää rikollisuutta jonka torjumiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä huumekaupan painopiste on siirtynyt yhä voimakkaammin kaduilta verkkoon ja innovatiiviset huumetehtailijat tuottavat markkinoille yhä uusia ja usein erittäin vaarallisia muuntohuumeita tämän seurauksena huumeet ovat levinneet ympäri suomen niin kaupunkeihin kuin maaseudullekin ja huumausainekuolemat ovat olleet kasvussa jo kolmatta vuotta peräkkäin parin viime vuosikymmenen aikana järjestäytynyt rikollisuus on kasvanut kaksituhatta luvulle tultaessa rikollisia jengejä oli kahdeksan ja nyt niitä on lähes yhdeksänkymmentä ja huumekauppa perintöineen ja kiristämisineen on niiden käsissä tässä kilpajuoksussa rikollisten kanssa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä johon tämä esitys kytkeytyy ja yhä nopeampaa viranomaistoimintaa kuitenkin ykn tai eun päätöksenteko kielletyn huumausaineen määrittelyssä on osoittautunut liian kömpelöksi ja hitaaksi ja sen vuoksi suomessakin säädettiin vuonna kaksituhattayksitoista menettelystä jolla valtioneuvoston asetuksella voidaan nimetä uusia terveydelle vaarallisia huumausaineita ja sen jälkeen näitä on määritelty yhteensä suomessa metamfetamiinia käytetään enemmän kuin muualla euroopassa ja a klinikoilla nähdään aiempaa huonokuntoisempia asiakkaita joilla on intensiivisiä pelkotiloja psykooseja ja aggressiivista käytöstä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat ehdottaneet että huumeiden käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua ja he ovat perustelleet sitä sillä että rangaistus toimii huonosti käytön ja sen haittojen ehkäisemisessä ja sillä että rangaistus sopii huonosti nyky yhteiskunnan arvomaailmaan rangaistavuudesta luopuminen vaikeuttaisi kuitenkin merkittävällä tavalla juuri poliisin keinoja puuttua huumausainerikollisuuteen myös huumekoukussa olevan henkilön auttamista järjestäytyneiden rikollisryhmien merkitys huumausainerikollisuudessa on huomattava ja vaikka hollannissa miedot huumeet on laillistettu rikollisjengit pyörittävät siellä huumebisnestä jonka seuraukset näkyvät myös täällä suomessa markkinoilla huumeidenkäytön dekriminalisointi antaisi mielestäni sen väärän signaalin että se ei ole vahingollista itselle tai läheisille käyttörikoksestahan seuraa henkilölle sakkorangaistus ja nuorelle ensikertalaiselle puhuttelu puhuttelu poliisi voi antaa myös huomautuksen huumausainerikollisuuden ja huumeriippuvuuksien torjunnan eturintamassa on oltava rikosoikeuden keinot yhdistettynä sosiaali ja terveydenhuollon keinoihin poliisin ja terveydenhuollon yhteistyötä tarvitaan jotta voidaan juuri hoitoonohjaukseen panostaa huumeongelman torjunnassa tarvitaan sekä tarjonnan että kysynnän vähentämistä eli huumerikollisuuden torjuntaa ja huumeettoman elämän valintojen tukemista arvoisa puhemies tämä esitys jota nyt käsittelemme joka on melko monimutkaiseen eu säädöstöön kytkeytyvä on mielestäni kannatettava aivan niin kuin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä todetaan mutta todellakin keskustelu huumausaineiden torjunnasta on kyllä tällä hetkellä vielä entistäkin

arvoisa puhemies haluan tähän samaan keskusteluun nostaa esille lasten ja nuorten lisääntyneen huumeidenkäytön osallistuin aivan äskettäin vanhempainiltaan jossa olivat peräti viiden eri koulun vanhemmat läsnä ja vanhempainillan aiheena oli nimenomaan nuorten päihteidenkäyttö siellä oli paikalla puhumassa poliisi päihdetyöntekijöitä lastensuojelun ammattilaisia ja vanhemmat itse se valtava huoli mikä vanhemmilla tänä päivänä on liittyy nimenomaan siihen että yhä nuoremmat lapset puhun lapsista yksitoista viiva kaksitoista vuotiaista lapsista sekä teinit pääsevät käsiksi huumeisiin entistä helpommin ja se kynnys huumeidenkäytön aloittamiseen on madaltunut huomattavasti tämä näkyy esimerkiksi omassa kotikaupungissani espoossa niin että siinä vaiheessa sitten kun on ajokortti ja pääsee ajamaan rattijuopumusten joukossa jo peräti puolet puolet tuomioista liittyy nimenomaan ei alkoholin käyttöön vaan huumeiden käyttöön tilastollisesti tämä on muuttunut huomattavasti siitä mitä vielä vaikkapa kymmenen vuotta sitten oli huumeita myöskin kaupitellaan avoimesti ja poliisin resurssit puuttua tähän ovat hyvin niukat samoin hoitoonohjaus tänä päivänä ei ole niin ripeää kuin pitäisi ja tämä on sellainen keskustelu jota meidän suomessa täytyy

rouva puhemies tässä on kyse siis uusista psykoaktiivisista aineista eli niin sanotuista muuntohuumeista uusia psykoaktiivisia aineita on satoja vuonna kaksituhattaneljätoista niitä oli yli neljäsataa ja uusia aineita tulee koko ajan lisää itse asiassa tämä ongelma kilpistyy kyllä aika vahvasti yhteen maahan maailmassa ja se maa on kiina

ovat laillisia ja sitä kautta itse asiassa tämä tämä bisnes pyörii maailmassa hyvin vahvasti tässä olisi paikka missä pitäisi itse asiassa saada painetta kiinan suuntaan että he myös kieltäisivät muuntohuumeiden valmistuksen välityksen ja niiden aineosien myynnin sieltä nämä ongelmat ennen muuta tulevat tämä on nopeasti räjähtänyt vielä kaksituhatta luvun alussa tullilaboratoriossa tunnistettiin vain muutamia kymmeniä ja nyt yli kaksisataa näitä aineita ja näitä tulee koko ajan lisää

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnassa on tämä asia käsitelty ja lakiesityksen mukaan eussa on katsottu että uusia huumausaineita tulee ottaa ykn päätöksentekoa nopeammin huumausainevalvontaan nostan myös itse esille tässä nuorten tilanteen omassa kotikaupungissani espoossa todettiin että kolmetoista viiva kuusitoista vuotiaita jäi todella paljon kiinni niin sanotusti huumeseulassa ja tämä päihteidenkäyttö tuli yllätyksenä niin kotikaupungilleni espoolle kuin myös lastensuojelun työntekijöille kyllähän tämä tilanne on hälyttävä mutta ei ainoastaan nuorten kohdalla olemme myös viime aikoina lukeneet mitä hoitoalalla tapahtuu myös siellä on tilanteita että hoitaja jää kiinni vaikkapa huumeidenkäytöstä tai siitä että on vienyt osastolta lääkkeitä

puhemies muuntohuumeet ovat lähtöisin itse hänestä sitä sanaa en sano nytten täällä ääneen muuntohuumeet ovat siinä mielessä äärimmäisen vaarallisia että ne ne tappavat tällä hetkellä hyvin herkästi yhä enemmän tulee huumekuolemia sen takia että aineita ei osatakaan sitten ottaa niin vähän että tulisi vain miellyttävä olo taikka sitten zombiolo mitä tulee mutta silloin kun ihminen koukuttuu sen jälkeen me olemme aika lailla vellovassa vedessä täällä suomessa nimittäin meillä on olemassa kahdenlaista hoitoa meillä on lääkkeetöntä hoitoa ja lääkkeellistä hoitoa silloin kun me käytämme lääkkeellistä hoitoa eli niin sanottua korvaushoitoa on tilanne se että kun lääkäri kirjoittaa reseptin lääkkeelle henkilö on puhdas pulmunen mutta kun sama henkilö ostaa saman aineen katukaupasta henkilö on rikollinen

arvoisa puhemies tässä puhutaan tärkeästä asiasta ensinnäkin on semmoinen havainto ylipäätään huumetuotannosta maailmassa että monia huumeita tuotetaan maailman kriisialueilla afganistan on tästä esimerkki ja kun nämä kriisit ja kriisitalous saataisiin kuriin niin päästäisiin

oppia tästä islannin mallista jotakin mitä siellä on tehty oikein nuorten kanssa
myönnän kolme vastauspuheenvuoroa ja sitten mennään puhujalistalle koska meillä on aika rajattu kurvinen tanus räsänen
arvoisa rouva puhemies tämä eu normin täytäntöönpano meidän kansalliseen huumausainelakiimme mahdollistaa tämmöisen vähän laajemman huumausainepoliittisen keskustelun käymisen ja voin jakaa kollegojen yli puoluerajojen huolen joka täällä on jo ilmaistu myös meillä maaseudulla pohjanmaan lakeuksilla nuorten huumeongelma kasvaa sanoa melkein että ennen puhuttiin nuorten pussikaljoittelusta ja joskus tulee jopa ikävä niitä vanhoja aikoja kun tiedetään miten paljon ilmenee näitä tapauksia jo ihan peruskouluikäisillä nuorilla huumausaineiden käyttöä en kannata huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumista en kannata dekriminalisointia mutta itse näen että kyllä tätä ongelmaa täytyy käsitellä ennen kaikkea sosiaali ja terveyskysymyksenä sosiaalipoliittisena kysymyksenä on myös tärkeää että huumeongelmaiset voivat tulla kertomaan poliisille diilereistä ja kauppiaista pelkäämättä liikaa seuraamuksia ja yhteisöllisyyttä tarvitaan juuri sillä tapaa kuin edustaja haavisto hyvin sanoi pitää saada järkevää tekemistä ja muuta sisältöä elämään kuin se että on pää sekaisin ja hyviä harrastuksia

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tärkeä ja kannatettava aloite ja niin kuin tässä aiemmissa puheenvuoroissa on tullut jo esiin totta kai lähtömaat niin afganistan kuin kiina näine systeemeineen pitäisi saada vastuuseen ja lopettamaan mutta seuraavaksi ajattelisin kyllä meidän suomen poliisivoimia meillä tarvitsisi olla reilusti enemmän resursseja myös siihen mitä liikkuu kadulla ja konserttien ja tapahtumien kulmilla nyt on sellainen tilanne että siellä sanotaan että no kaikkihan tietävät että aineita liikkuu ja niitä on erittäin helppo saada meidän kaduilla olipa kuinka nuoresta tai pienestä lapsesta kyse näin ei saisi olla eli eli käytännön asiaan tarttumiseen pitää saada voimavaroja lisää sitten heittäisin ministeriölle voisiko ajatella että olisi jonkinlaista kampanjointia nuoriin ja lapsiin suunnattuna nimenomaan näiltä jotka ovat olleet koukussa huumeiden kanssa että tulisi painotus että sitä ensimmäistäkään kokeilua ei saisi aloittaa

arvoisa puhemies kilpajuoksu uusien muuntohuumeiden markkinoilletulon kanssa on todellakin haasteellista ja paitsi että tässä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja tässä tarvitaan poliisin resursseja tässä tarvitaan myös tullin resursseja tullillahan on erittäin tärkeä tehtävä huumeiden maahantulon torjunnassa edustaja haavistolle totean että tutkas teki tänä syksynä opintomatkan islantiin ja todellakin tämä oli siellä fokuksessa millä tavalla islantilaiset ovat onnistuneet nuorten hyvinvoinnin parantamisessa ja ja aivan merkittävissä tuloksissa mitä siellä on saatu esimerkiksi nuorten päihteidenkäytön suhteen kun kysyin että mikä oli se yksi avain tärkein avain niin se oli se että siellä säädettiin nuorten kotiintuloajoista

meillä on aikaa viisi minuuttia käydä listaa ja sen jälkeen sitten joudumme keskeyttämään koska meidän pitää saada määrättyjä asioita täällä eteenpäin

niin kuin edustaja räsänen toi esille vuonna kaksituhattayksitoista tätä uudistettiin tietyllä tavalla tällaiseen valmistustapa tai aineneutraaliin suuntaan mikä oli oikea suunta jolloin voidaan nopeammin reagoida näihin näihin tilanteisiin

tämä esitys on siis osa eun uutta psykoaktiivisia aineita koskevaa lainsäädäntöä eli niin sanottuja muuntohuumeita koskevaa lainsäädäntöä näistä itse asiassa niin kuin tuossa debatissa totesin valtaosa tulee kiinasta ja edustaja haavisto

siihen liittyvä kysymys että onko tällaiseen toimintaan mitään perusteita ja voitaisiinko jopa tällaisella keinolla hidastaa sitä näistä osa on ymmärtääkseni myös sellaisia että saatetaan tilata tiettyjä ainesosia ja ja se toteutuu sitten tämän kautta tilanne on muuttunut nopeasti kaksituhatta luvun alussa tullilaboratoriossa tunnistettiin vuosittain vain noin parisenkymmentä eri ainetta nyt noin kaksisataa tämä

tuomioistuimen kautta ja syntyi tilanne että osa ei enää tietyllä tavalla ollutkaan laittomia tuossa lääkelaissa oli kirjattuna lääkelailla valvottua ainetta nyt tämä uudistetaan ja korjataan tässä kiireellisessä lainsäädännössä uusia psykoaktiivisia aineita eli muuntohuumeita on satoja niitä oli vuonna kaksituhattaneljätoista yli neljäsataa mikä määrä on tällä hetkellä sitä todennäköisesti me emme ainakaan lainsäätäjinä tiedä ja sen takia pitää olla riittävät mahdollisuudet puuttua näihin huoli myös uusien synteettisten opioidien määrästä on ilmeinen nämä ovat itse asiassa vielä muuntohuumeitakin vaarallisempia ja näyttää siltä että me lainsäätäjät olemme aina askeleen perässä ja sen takia tällainen

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huumausainelakia esityksen mukaisesti huumausaineiden määrittelyä ja huumausaineiden lähtöaineiden valvontaa koskevia euroopan unionin säännöksiä joihin laissa viitataan

asiasta kirjallisen kysymyksen sekä toimenpidealoitteen jo vuonna kaksituhattakuusitoista onkin erinomainen asia että tämä on nyt menossa maaliin meidän olisi pikaisesti ryhdyttävä toimiin että huumausaineiden geneerinen luokittelu otetaan käyttöön myös suomessa tämä lakiesitys on osa sitä ja tämänkin vuoksi erittäin kannatettava kun aine on määritelty määritelty huumausaineeksi sen tuotanto valmistus tuonti suomen alueelle vienti suomen alueelta kuljetus kauttakuljetus jakelu kauppa käsittely hallussapito ja käyttö on huumausainelain yleiskiellon mukaan kielletty suomessa sen arviointi onko tiettyä uutta markkinoille ilmaantuvaa ainetta pidettävä huumausaineena tai kuluttajamarkkinoilta kiellettynä psykoaktiivisena aineena tapahtuu ainekohtaisesti haasteellisuutta tämän ainekohtaisen luokittelumallin kannalta tuo se että tekemällä pieniä muutoksia kiellettyyn aineeseen saadaan aikaan uusi aine joka puolestaan pitää luokitella kielletyksi aineeksi jotta sen käsittely olisi kiellettyä ja tällaisia uusia niin sanottuja sukulaisaineita tulee markkinoille kohtalaisen nopeaan tahtiin erityisesti aasiasta järjestelmän tehostamiseksi on toisinaan ehdotettu aineiden niin geneerisen luokittelun käyttöönottoa ja tällainen luokittelu onkin otettu käyttöön eräissä maissa huumausaineiden geneerisessä luokittelussa on kysymys siitä että aineita luokitellaan ja kielletään ainekohtaisen luokittelun asemasta aineperheittäin samanlaisen kemiallisen rakenteen myötä tällainen luokittelu olisi valvontaviranomaisen näkökulmasta varsin tarkoituksenmukainen sillä se mahdollistaisi nopean reagoinnin uusiin aineisiin ja toimenpiteisiin ryhtymisen kuten aineen pois oton ja hävittämisen ilman että kunkin yksittäisen aineen osalta on etukäteen täytynyt suorittaa juuri sitä koskeva arviointi ja luokittelu siihen on myös puututtu myöskään ajatus geneerisestä luokittelusta ei ole uusi aineiden geneerinen luokittelu ei kuitenkaan ole yksiselitteistä edes kemian ja farmakologian farmakologian asiantuntijoiden piireissä eikä tällainen määrittely todennäköisesti täyttäisi esimerkiksi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaatimuksia se mitä pidetään huumausaineena perustui pitkään ykn kansainvälisten yleissopimusten huumausainelistoihin joita on täydennetty muutaman vuoden välein kun kansainvälisten sopimusten huumausainetilastojen täydentäminen on verraten verkkaista omaksuttiin eun piirissä tätä järjestelmää täydentävää sääntelyä jo vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän nyttemmin keskeisin eu instrumentti on uusia psykoaktiivisia aineita tietojenvaihdosta riskiarvioinnista ja valvonnasta annettu neuvoston päätös päätöksen mukaisesti jäsenvaltiot ilmoittavat havaitsemistaan uusista psykoaktiivisista aineista varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmässä neuvosto voi päättää aineen ottamisesta huumausainevalvontaan myös tämän järjestelmän piirissä huumausaineiksi katsotut aineet todetaan kansallisesti huumausaineasetuksen liitteessä kolme näitä järjestelmiä täydennettiin huumausainelaissa vuonna kaksituhattayksitoista kansallisella arviointijärjestelmällä sen mukaan eun varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmään ilmoitetut aineet voidaan suomessa tutkia ja katsoa huumausaineiksi kansallisesti huumausaineiksi määritellyt aineet ja valmisteet luetellaan huumausaineasetuksen liitteessä suomessa kuten eräissä muissakin maissa hitaasti toimivan kansainvälisen huumausaineeksi toteamisprosessin ohella on hyödynnetty myös lääkelainsäädäntöä lääkelain järjestelmän piirissä uusia huumaustarkoituksessa käytettyjä aineita on voitu melko nopeassa arvioinnissa katsoa lääkkeiksi näin niihin on voitu kohdistaa lääkkeitä koskevaan sääntelyyn sisältyviä kontrollikeinoja ja vastuusäännöksiä mukaan lukien lääkelain pykälän lääkerikkomusta koskeva ja rikoslain neljänkymmenenneljän luvun viidennen pykälän rangaistussäännös aine on voitu luokitella lääkelain nojalla lääkeaineeksi jopa muutamassa viikossa lääkelainsäädännön perustehtäviin ei kuitenkaan varsinaisesti kuulu toimia huumaavien aineiden kontrollin välineenä vuodelta kaksituhattaneljätoista oleva eu tuomioistuimen ratkaisu vahvisti tätä peruslähtökohtaa ratkaisussa katsottiin että tiettyjä synteettisiä kannabinoideja kannabinoideja ei voitu pitää niin sanotun lääkedirektiivin ensimmäisen artiklan mukaisen lääkkeen määritelmän piiriin kuuluvina tämän johdosta huumausainelain sääntelyä täydennettiin vastikään vuonna kaksituhattaneljätoista järjestelmällä jossa uudet huumaantumistarkoituksessa käytettävät aineet voidaan luokitella kuluttajamarkkinoilla kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi uusia markkinoille tulleita muuntohuumeita muuntohuumeita voidaan tässä järjestelmässä ottaa valvontaan alle kuukaudessa järjestelmällä pyritäänkin turvaamaan yhteiskunnan reagointimahdollisuudet nopeasti muuttuviin muuntohuumemarkkinoihin myös rikoslain neljäkymmentäneljä lukua täydennettiin kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomista koskevalla a pykälällä psykoaktiivisia aineita käytetään myös teollisuudessa ja tutkimuksessa esimerkiksi lääkkeiden vaikuttavina aineina osalla psykoaktiivisista aineista onkin merkitystä myös eun sisämarkkinoiden ja sitä koskevan oikeuden kannalta kansalliset rajoitukset jotka vaihtelevat jäsenvaltiosta ja aineesta riippuen voivat haitata näiden aineiden kauppaa laillisiin tarkoituksiin kkp aineita koskevassa sääntelyssä tehokkaan valvonnan tavoitetta on toteutettu muun ohella siten että kun kansallisessa huumausaineeksi luokittelussa lähdetään huumausainelain kolmannen pykälän ensimmäisen momentin viisi e kohdassa siitä että aineen tulee olla terveydelle vaarallinen on saman pykälän kolmannen momentin mukaan kuluttajamarkkinoilta psykoaktiivisten aineiden osalta tältä osin riittävää jo se että aine voi olla terveydelle vaarallinen pidän tätä hallituksen esitystä erittäin hyvänä ja ajankohtaisena ja onneksi tämä on tulossa voimaan
aikataulusyistä keskustelu ja asian käsittely keskeytetään